Arvoisa puhemies, jälleen kerran komissio on tuottanut pitkiä tekstejä suhdannevaihteluiden tasoittamisesta tarjoamatta poliittisesti realistista ja taloudellisesti toimivaa mallia Euroopan talous ja rahaliitolle. Velkojen ja maksuvastuiden siirtäminen euron kanssa paremmin selviäville maille ei ratkaise euroalueen perustavanlaatuisia ongelmia, kuten kasvavia eroja kilpailukyvyssä. Professori Hans Werner Sinnin mukaan ero eurosta on ainoa tapa estää niiden revähtäminen.

Euroopan keskuspankki ei saa omistaa yli kolmasosaa yksittäisen maan velkakirjoista, mikä Saksan osalta on jo lähes täynnä.